Itse asiassa täytyy kuitenkin todeta, että on valitettavaa, että me vielä vuonna 2015 joudumme käymään keskustelua siitä, että miksi tasa arvo ei ole toteutunut. Tämä keskustelu käydään siis kerran vuodessa.

Palkkatasa arvo ei ole vieläkään toteutunut, mutta vielä pahempi epäkohta näkyy miesten ja naisten välisissä eläkkeissä, koska äitiysloman ajalta, äitiysvapaiden ajalta, ei kerry eläkettä. Tämä johtaa siihen, että naisten eläkkeet Euroopassa ovat lähes 40 prosenttia pienemmät kuin miesten.

Myös 15 prosenttia Euroopan eläke ikäisistä naisista ei saa minkäänlaista eläkettä, eli töitä meillä kyllä vielä riittää.